Keskustelun ja yhteistyön kautta Etelä Kaukasuksen alue kehittyy. Se tulee turvallisemmaksi ja siellä aletaan kunnioittaa ihmisoikeuksia. Täällä tuli jo esille ja haluan myös itsekin korostaa sitä, että Azerbaidžan on ollut itsenäisenä 20 vuotta. 20 vuoden aikana siellä on tapahtunut kehitystä, mutta se on kuitenkin lyhyt aika muuttaa koko poliittista järjestelmää, koko ajattelutapaa ja ihmisoikeusajattelua. Se kestää aikansa ja vaatii yhteistyötä, sitä että EU korostaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa ja vaatii neuvottelujen aikana näiden asioiden parantamista.

Kaiken kehityksen edellytys on, että valtion kansalaisten verovarat voidaan käyttää hyödyllisesti, arkielämän parantamiseen, eikä niinkään sotilasteknologian ostamiseen ja siihen, että varustelukierre jatkuu.